Arvoisa puhemies, äänestin myös tämän Georgian vaaleja koskevan päätöslauselman puolesta. On erittäin tärkeää tukea Georgian nuorta demokratiaa, ja voi sanoa näin, että se ristiriitainen tilanne, missä Georgiassa tällä hetkellä eletään, johtuen Venäjän miehityksestä vielä Abhasian alueella ja näin edespäin, niin tämä nuori valtio tarvitsee tukea, jotta se voi ottaa kunnon askeleita demokratian tiellä. Edelleenkin palaan siihen, mikä on Euroopan unionin merkitys, mikä on meidän merkityksemme eurooppalaisina poliitikkoina vahvistaa meidän lähialueillamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja mielipiteenvapautta. On aina hyvä muistaa, että Euroopan unioni on ennen muuta arvoyhteisö. Tämä on meidän keskeinen missiomme, ja siksi haluamme olla rakentamassa myös tällaista paneurooppalaista ulottuvuutta rauhan ja vaurauden rintamalla, ja voi sanoa, että Georgia haluaa selkeästi kuulua Eurooppaan ja länteen ja siksi myös heidän demokratiakehitystään on tuettava tässä uudessa tilanteessa.